poliiseja on myös uhkailtu ja heitä kohtaan on hyökätty. On valitettavaa, että näiden hyökkäysten seurauksena WHO on joutunut turvallisuussyistä lopettamaan poliokampanjat, ja myös Pakistanin hallitus on joutunut keskeyttämään rokotuskampanjat. Tästä kärsivät lapset ja maan kansalaiset. Tässäkin asiassa toivoisin, että EU tekee sen mitä voi.